FTT ja Eurobondit ovat ne tekijät, jotka saavat ikään kuin niskalenkin markkinavoimista.

se on myös oikeudenmukaisuusteko, koska ihmiset haluavat ja me kaikki haluamme että myös finanssiala on vastaamassa uusiin haasteisiin ja finanssialan verottamisen kautta saadaan uusia resursseja toteuttaa työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä.